Tämä on esimerkki siitä, että vaikka meillä on kauniita puheita, meidän kunnianhimon taso ei vielä ole riittävä.

Tällä hetkellä kestävän kehityksen etenemistä haittaa neljä ilmiötä eriarvoisuuden lisääntyminen, ilmastonmuutoksen eteneminen, jäteongelman kasvu ja biodiversiteettikadon jatkuminen.

On muistettava, että vaikka luonnon monimuotoisuus on itseisarvo, on kyse myös tämän planeetalle resilienssistä, eli siitä, miten tämä planeetta pystyy sopeutumaan siihen väistämättömään lämpenemiseen, joka edessämme on. On aivan välttämätöntä saada aikaan irtikytkentä talouskasvun ja koetun hyvinvoinnin ja neitseellisten luonnonvarojen käytön välillä. Meidän on nyt vastattava niille nuorille, jotka seisovat tuolla kaduilla ja vaativat itselleen tulevaisuutta ja meiltä tekoja.